Eikö se, että puolustaa tätä, merkitse noloa oman ideologiansa nolaamista? Venezuelalaiset kärsivät myös täysin tarpeettomista sähkö ja vesikatkoista Latinalaisen Amerikan energiarikkaimmassa maassa. Radio ja televisiokanavien sulkeminen ja opiskelijoiden mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen kertovat totalitaarisesta hallinnosta. Miksi emme siis reagoisi? Siinä missä median tulee toimia lakia kunnioittaen, eri medioiden sulkemisen on oltava viimeinen ratkaisu, ja se on tehtävä vasta sen jälkeen, kun kaikki oikeusprosessin keinot on käytetty. Syytetylle on myös annettava mahdollisuus puolustautua ja valittaa syytöksestä. Mikäli Venezuelan hallitus on sitoutunut oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin, sen täytyy suojella ja kunnioittaa ilmaisuvapautta ja ymmärtää iloita siitä tärkeästä panoksesta, minkä kritiikki ja avoimuus antavat oikeusvaltiolle.